Arvoisa puhemies, tämä uusi hankintadirektiivi on merkittävä askel eteenpäin Euroopassa parempaan palveluun, parempaan hintalaatusuhteeseen ja kokonaistaloudellisuuteen eurooppalaisten kuluttajien kannalta. Mutta tämä on myös merkittävä askel siinä, että ympäristönäkökohdat ja sosiaaliset näkökohdat tulevat paremmin huomioon otetuiksi julkisissa hankinnoissa ja ennen kaikkea että näemme, että julkiset hankinnat ovat strateginen työkalu, joka tukee omalta osaltaan Eurooppa 2020 päämäärää vihreämmästä, sosiaalisemmasta ja innovatiivisemmasta kasvusta. Se on myös olennainen siksi, että uudistetuilla, parannetuilla kilpailutuspelisäännöillä voimme paremmin suoda mahdollisuuksia eurooppalaisille pienyrityksille hyödyntää meidän julkisia hankintojamme, jotka ovat merkittävä vetotekijä eurooppalaisen kasvun, menestyksen ja työllisyyden osalta.